Ensinnäkin olemme sitä mieltä, että tarvitaan riippumaton tutkimus Arafat Jaradatin kuolemaan johtaneista olosuhteista, jotta hälvennetään epäselvyyksiä.

Toteamme myös sen, että Israelilla on oikeus turvallisuuteen ja demokraattisen valtion tulee huolehtia vaikeissakin olosuhteissa oikeusvaltioperiaatteiden toteutumisesta myös vankiloissa.